Sen esittämissä ratkaisumalleissa oli kuitenkin parantamisen ja täsmentämisen varaa. Sopimus oli sekoittanut puurot ja vellit keskenään. ACTAn kaaduttua on ensisijaisen tärkeää esittää vaihtoehtoisia eurooppalaisia ratkaisuja niin tuoteväärennösten kuin tekijänoikeuksienkin osalta. Kyse on lopulta eurooppalaisista työpaikoista ja Euroopan kilpailukyvystä, jolta väärennökset ja tekijänoikeusrikkomukset nakertavat pohjaa.